arvoisa puhemies korona etenee ja pitää tehdä toimia pitää tehdä rajoittavia toimia tälle etenemiselle mutta samaan aikaan pitää tehdä toimia joilla turvataan suomalaisten työpaikat ja yritysten pysyminen pystyssä eli me tarvitsemme suoraa tukea yrityksille ja me tarvitsemme näitä esittämiänne sinänsä hyviä toimia mutta sen lisäksi arvoisa pääministeri tarvitaan näkymä tarvitaan näkymä siitä kauanko siellä kotona pitää olla milloin voi lähteä liikkeelle milloin sen ravintolan voisi saada auki tämän taustalla on iso kysymys joka itseäni on askarruttanut tässä parin viikon kuukauden kriisinhoidon aikana mikä on se skenaario johon hallitus perustaa nämä toimenpiteet jotka sinänsä ovat nyt päättäväisiä skenaario pitää olla pitää olla selkeä strategia miten tästä päästään ulos mitä me olemme ja millaisella tahdilla torjumassa miten me olemme auttamassa ja suojelemassa työpaikkojen hyvinvointia eli lyhyesti virsi kaunis mikä on se strategia joka antaisi toivoa ja johon kaikki suomalaiset voisivat sitten luottaa ja uskoa vaikka ennustaminen onkin vaikeaa

arvoisa puhemies hallituksen strategiana on hoitaa nyt akuutti kriisi ja samaan aikaan varmistaa että suomi on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa tällä hetkellä me käytämme kaiken meidän energian ja voimavarat siihen että me me voimme suojella suomalaisia ihmisiä tältä taudilta ja teemme koviakin toimenpiteitä jotta tässä voimme onnistua samaan aikaan hallitus on antanut myös lisätalousarvion pikaisella aikataululla eduskunnalle ja yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa lisätalousarvion määrärahoja nostanut näiden toimien tarkoituksena on ennen muuta auttaa suomalaisia yrityksiä nyt tämän akuutin kriisin yli varmistaa että meillä on työllistäviä yrityksiä tulevaisuudessakin ja että meillä on työpaikkoja tulevaisuudessakin ja tätä kautta rakennamme myös vakaampaa taloudellista pohjaa tulevaisuuteen ja sitä kautta myös hyvinvoinnin pohjaa tulevaisuuteen hallitus keskittyy tällä hetkellä tämän kriisin hoitamiseen se on meidän ensisijainen tehtävämme ja sitten historia näyttää onnistuimmeko siinä vai emme tähän me tällä hetkellä käytämme kaiken energian ja aikamme

arvoisa puhemies koronaepidemia on erittäin vakava uhka ja sitä voidaan torjua vain yhdessä meidän kaikkien suomalaisten on tehtävä osamme jokaisen meistä on tehtävä kaikkensa lähikontaktien välttämiseksi kun ihmisten perusoikeuksia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa rajoitetaan etenkin uudenmaan osalta poikkeuksellisen voimakkaasti on erittäin tärkeää ettei mikään kohta taudin leviämisen torjunnassa vuoda hallitus on itse ohjeistanut ihmisiä palaamaan suomeen joten ei varmasti ole tullut yllätyksenä että palaajia on ollut ja tulee olemaan vielä lisää ulkoministeri haavisto kertoi tänään että maailmalla olevia suomalaisia matkustajia on vielä noin neljäkymmentätuhatta ja muutama tuhat matkustajaa etsii paluureittiä suomeen hallitus on se taho joka johtaa kriisin torjuntaa ja ohjeistusta siksi kysyisinkin pääministeri marinilta miten on mahdollista että hallitus ei ajoissa ohjeistanut lentokentällä toimivia viranomaisia kunnolla ja kysyisin lisäksi voimmehan nyt luottaa siihen että ohjeet ja määräykset ovat erittäin selkeitä ja ihmiset ohjataan lentokentältä ja satamista suoraan karanteeniin tai hoitoon

arvoisa puhemies hallitus on linjannut että kaikki suomeen palaavat pitää asettaa karanteeniin heidän pitää omaehtoisesti asettautua karanteeniin ja on ilman muuta selvää että tämän ohjeistuksen pitää olla selkeää ja sen olisi pitänyt jo aikaisemmin olla selkeämpää itse olen ajatellut että näin myös toimitaan nyt olemme huomanneet että tässä on ollut puutteita

saadaan hillittyä ja ihmishenkiä saadaan pelastettua ja että suomalaiset voivat luottaa siihen että meidän terveydenhuollon kantokyky säilyy mutta sitä en voi valitettavasti luvata että me tulemme jokaisessa kohdassa onnistumaan sataprosenttisesti vaikka siihen toki pyrimmekin

arvoisa herra puhemies elämme äärimmäisen haasteellisia aikoja suomi on kohtaamassa sodanjälkeisen ajan vakavinta kriisiä sitä on turha sen enempää väistellä kun tauti on kova pitää rohtojenkin olla taudin mukaisia vaikuttaa siltä että tuo uudenmaan sulkeminen tehdään vajavaisesti liikennettä sallitaan edelleenkin ja liikkumiseen riittää suusanallinen perustelu millä tavalla sulkemisen noudattamista valvotaan jos pelkkä suullinen perustelu kulkemiselle riittää miten niiden todenperäisyys selvitetään eikö tässäkin ole samalla tavalla uhkana merkittävä tartuntavuoto niin kuin tapahtui kotiutuslentojen kohdalla tällaisia rajoituksia joko tehdään kunnolla tai sitten ei tehdä muuten ne vain kasvattavat rajoitustoimien haittavaikutuksia samalla kysyn lisätalousarviossa olevasta poliisin määrärahasta se on tehty ennen tätä uudenmaan sulkemispäätöstä joka tulee nielemään rajusti resursseja hallituksen esitys esitys oli hieman yli viisi miljoonaa me olemme esittäneet puolet enemmän oletteko aivan varmoja että se raha riittää

kyse tässä uudenmaan eristämisessä on siitä että saadaan hidastettua tämän taudin leviämistä poliisi tulee valvomaan työtä on aivan selvää että se panos jonka poliisi tulee tähän käyttämään on myös pois jostain muusta poliisin työstä täällä salissa lienee hyvin yhteinen ymmärrys siitä että poliisin resurssit ovat jo ennestään heikot ja tiukat tällöin käytännössä poliisi voi pyytää virka apua muun muassa puolustusvoimilta tai rajavartijoilta joskin täytyy myös todeta että sisärajavalvonnan palauttaminen syö myös rajavartijoilta resurssit sinne hyvin pitkälti eli puolustusvoimat tässä varmasti muun muassa liikenteenohjaustehtävissä tulee poliisia tukemaan keskiössä on edelleen se että ihmisten täytyisi noudattaa ohjeita ja suosituksia poliisi ei voi jokaista suomalaista olla sakottamassa nytkään poliisi ei valvo jokaisen suomalaisen liikenteen nopeutta tuolla teillä kyse on jokaisen ihmisen vastuusta tässä kysymyksessä

arvoisa puhemies ihmisten hengen ja terveyden suojelu on varmasti meidän kaikkien ykkösprioriteetti ja niin kuin tässä kuulimme todellakaan pykälät eivät itsessään ketään suojele vaan nyt on kiinni meistä itsestämme olemmeko me ymmärtäneet että meidän kaikkien pitää muuttaa käyttäytymistä toistemme hyväksi

arvoisa puhemies todella tämän kriisin edetessä on käynyt ilmi että suomen lainsäädäntö ei tarjoa kaikkia niitä välineitä joita hallitus on katsonut tarpeelliseksi sen takia olemme pikaisella aikataululla tuoneet tällä viikolla eduskuntaan muun muassa hallituksen esityksen ravintoloiden

sitten saisimme tätä epidemiaa hillittyä jo tämän edellisenkin kokonaisuuden läpivienti eduskunnasta osoittautui haastavaksi ja eduskunta on edellyttänyt hallitukselta nyt vielä asetusta joka tulee eduskunnan jälkitarkastukseen ja vielä lisäselvityksiä ja niitä annamme tämän vuoksi itse arvioin että tänä viikonloppuna emme saa näitä kuppiloita ja ravintoloitakaan vielä suljettua mutta näiden muiden toimipaikkojen osalta epäilen että menisikö tästä eduskunnasta läpi sellainen

yhteistyössä hallituksen kanssa ollaan saatu nyt lisää rahaa sinne lisätalousarvioon
arvoisa puhemies maailman terveysjärjestön whon pääjohtaja on painottanut laajamittaisen testauksen merkitystä tämän epidemian torjumisessa ja ihmishenkien pelastamisessa hän on sanonut että palomies ei sammuta tulta silmät sidottuina epidemiaa on mahdotonta torjua jos ei tiedetä kuka sairastaa kiinan etelä korean singaporen kokemukset osoittavat että aggressiivinen testaaminen ja kontaktien jäljitys yhdessä sosiaalisen etäisyydenoton ja yhteisöjen aktivoinnin kanssa voi pelastaa henkiä suomi on pitänyt varsin tiukkoja kriteereitä testiin pääsemisessä jopa terveydenhoitohenkilöstön on ollut vaikea päästä testattavaksi ja perusteina on käytetty näitä kapasiteettiongelmia väitän että jos kuitenkin tahtoa löytyisi niin kyllä niitä tekijöitä löytyy ja löytyy laboratorioita kun vain käytetään käytetään sitä kapasiteettia jota meillä periaatteessa on käytettävissä kysynkin onko hallituksella nyt tarkoitus nopeasti lisätä testausten määrää

arvoisa puhemies vastaus on on kyllä kysyitte testauskapasiteetin nostosta ja niin kuin olen jo aikaisemminkin todennut meidän täytyy saada testauskapasiteettia nostettua on aivan selvää että testata pitää ja yhä enemmän mistä löydetään väki tekemään tätä työtä huippuviikoilla varmasti kun eduskunta sitten ottaa kantaa myös työvelvoitteeseen niin siltä osin päästään tätä kokonaisuutta katsomaan kaikkien henkilöstöryhmien kannalta mistä löydetään kapasiteettia tämän testauksen todelliseen tekemiseen mistä tulee sitten se diagnostiikka siinäkin kysymyksessä ollaan edetty ja myöskin on muistettava että markkinoillahan ei ole tällä hetkellä tällaisia ce merkittyjä koska ei tietenkään tätä virustakaan ole tunnettu niin kauan että se olisi ollut mahdollista thlllä on tässä valtuudet toimia myös myös ikään kuin tällaisten testien auktorisoinnissa testata pitää ja suomi ei tule jälkijunassa testauksessa vaikka näin on väitetty mutta meidän pitää testata entistä enemmän myös jatkossa

arvoisa herra puhemies monilla suomalaisilla työ ja yrittäminen ovat vaihtuneet yhtäkkiä tilanteeseen jossa käsillä on yt neuvottelut ja oman yrityksen pelastaminen olemme huolissamme erityisesti pk yrityksistä yksinyrittäjistä ja freelancereista nyt yritykset hakevat ely keskuksilta muun muassa vuokriin ja muihin perusmenoihin tukea ongelmaksi on kuitenkin tullut että hakemusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti eivätkä ely keskukset pystyneet vastaamaan yritysten tarpeisiin tästä syystä ely keskuksiin tarvitaan nyt lisää resursseja arvoisa hallitus mitä hallitus tekee ely keskusten toiminnan parantamiseksi jotta yritykset ja yksinyrittäjät muun muassa kampaajat

edustaja kiljunen eivät ne ely keskukset pärjääkään jos nämä yksinyrittäjät sinne menevät ajatellaan tilanne jos sataviisikymmentätuhatta yksinyrittäjää siirretään yhtäkkiä ely keskuksille ne ely keskukset ovat totaalisen tukossa taatusti ei saada päätöksiä ulos kuin puolen vuoden päästä sen takia on nyt nyt itse asiassa eilen illalla aloitettu ja edellisen aloitettu ja edellisen yön ja tämän aamun aikana sorvaantunut malli jossa kuntien yrityspuoli voisi olla se ohjaajatekijä ja tätä on nyt todella nopealla aikataululla tehty kiitos yhteistyöstä kuntaliiton kanssa tämä volyymi on niin iso että me emme löydä sinne elyihin niin äkkiä tekijöitä vaikka me rekrytoisimme kuinka paljon tällä hetkellä meidän on pakko hakea tällainen toinen malli ja tietysti tässä tulee tämä meidän oma juridiikka vastaan meidän on pakko tehdä sellainen malli jota pitkin me pystymme juoksuttamaan rahaa koska koko ajan pitää muistaa että se on se yksittäinen yrittäjä se yksinyrittäjä jolle me tarvitsemme sen rahan menevän ja hänellä ei ole aikaa odottaa pitkiä prosesseja

arvoisa puhemies olemme poikkeustilassa tutut rutiinit ovat rikki lapsia on etäopetuksessa kotona iäkkäitä läheisiä ei saa tavata ihmisillä on kova huoli omasta ja läheistensä terveydestä jaksamisesta sekä toimeentulosta tämä kriisi koskettaa meitä kaikkia osa kunnista näyttää ymmärtävän roolinsa näissä poikkeusoloissa hyvin ja ne ovat lähteneet lomautusten sijaan kehittämään kokonaan uusia palveluja nuorisotyö ja perhepalvelut ovat menneet näissä kunnissa verkkoon ikäihmisiä ja riskiryhmäläisiä tavoitellaan puhelimella ja asiointipalvelua on tarjolla kaikilta kunnilta tämä ei kuitenkaan ole onnistunut jos me nyt unohdamme matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja perheiden tukipalvelut aloitamme kierteen jonka korjaamiseen kuluu pahimmillaan sukupolvia kysynkin ministeri kiurulta minkälaisiin toimiin hallitus ryhtyy siinä että kaikki kunnat suomessa tuottavat kuntalaisille poikkeusoloissa ne palvelut jotka tukevat hyvinvointia miten tuetaan matalan kynnyksen palveluiden mielenterveyspalveluiden oppilashuollon palveluiden ja perhepalveluiden saatavuutta koko maassa
arvoisa puhemies kysymys on hyvä sillä ei se niin helpolla ole tässä maassa käynyt että voisimme sanoa että että kaikki olisi mennyt putkeen ohjeistimme tämän vuoksi perjantaina koko kenttää siitä että kaikilla pitää olla yhtenäinen linja siinä millä tavalla perustason palveluissa palvelut kuitenkin ovat saatavilla silloin kun tarve on ilmeinen ja terveys uhkaa vaarantua tältä osin olemme tarttuneet niihin ongelmiin jotka ovat olleet havaittavissa

toiminnassa ja siltä osin lääkäreiden on sujuttava nyt entistä mallikkaammin jotta perustasolta ei painu potilaita suoraan erityistasolle eli käytännössä sairaanhoitopiireihin joissa on tulevaisuudessa kova kuormitus siltä osin myös lääkäreiden vastaanottotoiminnan pitää olla tiptopkunnossa jotta me selviydymme tästä kriisistä

henkilöitä joita tällä hetkellä lomautetaan ja kenties jopa irtisanotaan minulla on hallitukselle kaksi kysymystä kuinka kausityöntekijäkriittisten toimialojen työvoiman saatavuus turvataan ja toinen kysymys minkälaisia toimenpiteitä hallitus katsoo eteenpäin niin että kohtaanto ongelmat hoidetaan eli kuinka ne työntekijät jotka lomautetaan voidaan saada niille aloille töihin missä työvoiman tarvetta on

arvoisa puhemies me olemme työ ja elinkeinoministeriössä saaneet lukuisia huolestuneita yhteydenottoja siitä että kun kausityöntekijöitten saanti ei nyt onnistu niin mitä tehdään jotta pystytään sitten esimerkiksi maataloudessa marjatiloilla ja muualla varmistamaan että että työvoimaa on saatavissa maatalouspuolella tehdään monenlaista on muitakin tehtäviä kuin marjanpoimintaa ja siellä on on kaikenlaista missä on ulkomaista työvoimaa ollut aiemmin kausityöntekijöinä saatavissa ja nyt kun se estyy niin tämä tietysti on iso kysymys se on kysymys myös huoltovarmuuden näkökulmasta ja minusta tätä kysymystä täytyisi tästä suunnasta lähteä katsomaan ja ja valmistelemaan sitä että pystyttäisiin täällä olevien työntekijöiden kohdalla myös maahanmuuttajataustaisten jotka tekevät jotain toista työtä sitä järjestelmää sillä tavalla muuttamaan että että he voisivat siirtyä toisiin tehtäviin tämä on työn alla ja me käymme siinä hyvää yhteistyötä toimijoiden kanssa

arvoisa herra puhemies tämä on uniikki tilanne eikä hallitusta tietenkään voi sinänsä moittia siitä että kaikki ei ei mene täydellisesti joissakin suhteissa päätöksenteko on kuitenkin kompastellut tavalla jota on vaikea ymmärtää edes näissä olosuhteissa ihmisiä on lennätetty ilman minkäänlaista kontrollia pahimmilta epidemia alueilta ja suomi oli ainoa schengen maa joka ei rajoittanut liikennettä venäjälle ja venäjältä tämä on oleellista koska kukaan ei tiedä mikä tilanne on itänaapurissa toivottavasti näistä kompasteluista on opittu rajoitustoimilla on suurin vaikutus kun ne tehdään ajoissa italiassa niitä ei tehty ajoissa jälki on ollut sen mukaista kysymykseni koskee sitä miten hallitus arvioi suomen naapurimaiden kehitystä ja sen mahdollisia heijastevaikutuksia suomeen venäjästä kuten sanottua emme tiedä mutta ruotsi on valinnut hyvin toisenlaisen strategian kuin kaikki muut no se voi päättyä hyvin tai sitten se voi päättyä katastrofiin ja sikäläisen hoitojärjestelmän romahtamiseen
arvoisa puhemies suomi on sulkenut ulkorajansa ja ja muutenkin rajojansa lukuun ottamatta ja länsirajaa on luontaisia työssäkäyntialueita näillä alueilla alueilla edelleen välttämätön työssäkäynti sallitaan rajan voi ylittää käydä työssä ja palata kotiinsa siellä on luontaisia työssäkäyntialueita ja sen vuoksi tämä linja tältä osin on eri mutta muuten niin liikennettä kuin kuin suomeen tuloa on voimakkaasti rajoitettu toisaalta haluamme että tavaraliikenne edelleen kulkee tavaraliikenne sallitaan ja on ehdottoman tärkeää että suomessakin saadaan elintarvikkeita ja muita tarvikkeita niin teollisuus kuin ihmiset niitä tarvikkeita joita tarvitaan eli tavarakuljetus halutaan turvata meillä on myös eurooppa neuvostossa keskusteltu tästä rajakysymyksestä ja tänäänkin meillä on eurooppa neuvoston videokokous jossa näistä rajoista puhutaan ja meillä on sikäli yhteinen linja tässä eli ulkorajat on suljettu mutta suomen kautta edelleen eu kansalaiset voivat kulkea kotimaihinsa esimerkiksi lento voi tulla suomen kautta ja mennä toiseen eu maahan tämä on edelleen mahdollista ja meillä tietenkin

puhemies kun kysyttiin tästä linjasta niin suomen linjahan on ollut alusta lähtien selkeä sillä tavalla että me valitsimme tämän rajoittamisen ja estämisen linjan nimenomaan kontaktien näkökulmasta mitä vähemmän ihmisillä jotka ovat altistuneet tai saaneet tartunnan on kontakteja sitä tehokkaammin tämä toimii alkuun se tarkoitti sitä että maassamme toteutettiin laajamittaisia kotikaranteeneja niin kuin muistatte koulujen ja altistuneiden ihmisten osalta tämä linja alkuvaiheessa toimi monilla muilla mailla jo alkuvaiheessa pettivät nämä toimet sen lisäksi kun oli epäiltävissä että nämä tartuntaketjut eivät enää jatkossa pysy kasassa valmistauduttiin jo syvempiin tiukempiin rajoitustoimiin etupainotteisesti näitä toimia ei ole kaikissa maissa otettu käyttöön tältä osin ne toimet joita hallitus pystyi tekemään tehtiin ne toimet joita nyt on tehty yhdessä eduskunnan kanssa ovat nimenomaan tähtäämässä siihen että näitä tartuntapintoja vähennetään mitä vähemmän kontakteja sitä parempaa lopputulosta haetaan on kysymys
arvoisa puhemies maailmalla saadut esimerkit osoittavat sen että mahdollisimman varhain asetetut jämäkät toimet toimivat kaikkein parhaiten tämä pätee niin liikkumiseen kuin myös testaukseen liittyvissä asioissa etelä koreassa singaporessa ja jopa kiinassa testataan

on sinänsä ihan hyvä mutta jos ajatellaan näitä ulkomailta tulevia niin esimerkiksi eilen tuttavani joka tuli finnairilla helsinki vantaalle sanoi että ei siellä ollut juuri mitään ohjeita karanteenista mitä se tarkoittaa henkilölle joka ei tiedä mitä karanteeni on tulee se kädestä pitäen selittää ja myös se että julkisiin kulkuneuvoihin ei mennä olen erittäin huolissani tästä tilanteesta joka vieläkään ei ole parantunut vielä arvoisa puhemies kysymys kun nyt esimerkiksi espanjassa ja ranskassa on jo ulkonaliikkumiskielto sakon ja jopa vankeuden uhalla niin aiotteko vielä koventaa näitä toimenpiteitä jotka edelleen vaikuttavat liian lepsuilta

arvoisa puhemies tämän kokonaisuuden osalta ja näiden kovien rajoittamistoimenpiteiden osalta minun mielestäni on tärkeää myös oppia tästä kriisistä jotain ja nyt me näemme että meidän lainsäädännössämme on sellaista kankeutta ja jäykkyyttä joka kriisitilanteessa ei ole omiaan ratkaisemaan tilannetta meillä on myös lainsäädännössä ollut puutteita joista hyvä esimerkki on se että me emme ole lainsäädännön puitteissa esimerkiksi saaneet suomessa ravintoloita suljettua nyt me olemme tuoneet eduskunnalle hallituksen asetuksen liikkumisrajoituksista tästä valmiuslain sadannestakahdeksannestatoista pykälästä ja todella toivon että se eduskunnasta saadaan vietyä läpi ja nämä liikkumisrajoitukset saadaan käyttöön hallituksen näkökulmasta ja meidän suomalaisten terveyden näkökulmasta nämä ovat välttämättömiä mutta tämä on perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsissä

sellaista että meillä on monen lukon takana erilaisten pykälien käyttöönotto tämä on ymmärrettävää koska kajotaan ihmisten perusoikeuksiin mutta se asettaa hallitukselle rajoitteita siinä millä tavalla ja kuinka nopeasti pystymme toimimaan

arvoisa puhemies uskon että viimeistään nyt eri puolilla ymmärretään että että nyt suomi kohtaa sodan jälkeisen historian vakavimman paikan nyt on tosi kyseessä ne uudet tiedot jotka ovat tulleet tämän taudin etenemisestä esimerkiksi se että kun normaali tehohoidossa oleva jakso on noin viikko niin koronapotilaalla se näyttäisi olevan kaksi viiva kolme viikkoa tarkoittavat sitä että meidän on pelastettava joka ikinen hoitopaikka sen takia nämä toimet joita hallitus tekee siis liikkumisen rajoittaminen ei ollut käytössä edes sodan aikana suomessa ovat täysin poikkeuksellisia mutta ne ovat aivan täysin välttämättömiä arvoisa puhemies tästä näkymästä että milloin tulee näkymä siitä että näitä voidaan purkaa se on olennainen kysymys mutta sille voi olla vain yksi mittari purevatko nämä toimet talous ei ikinä toivu ennen kuin tulee näkymä että saamme tämän painajaisen kuriin nyt kysyn onko mitään arviota siitä miten nämä tähän mennessä otetut toimet ovat vaikuttaneet onko siitä olemassa arviota onko jo

erittäin hyvä johtopäätös olen samaa mieltä että emme me ihmiset eikä talous tule koskaan toipumaan jos emme saa tätä koronavirusta hoitoon tämä täytyy saada hanskaan jotta tämä saadaan hanskaan niin se ensimmäinen ja olennaisin toimi on se että sosiaaliset kontaktit on nyt vietävä minimiin me olemme tehneet näitä toimia nyt systemaattisesti koko eduskunnan joukolla ja niitä toimia on todennäköisesti kamala sanoa tehtävä vielä jatkossa yhä enemmän tältä osin näistä rajoitustoimista jotka tähän mennessä on tehty tiedämme jo sen että nämä rajoitustoimet aidosti vähentävät kontakteja merkittävästi siltä osin suomi on valinnut linjan joka myös puree mutta se ei silti tarkoita etteikö sosiaali ja terveydenhuollon kantokyky voi tulla vastaan erityisesti tehohoidon riittävyyden näkökulmasta siksi joita valitaan pitää olla sellaisia että ne ovat välttämättömiä mutta ne todella purevat tähän ytimeen eli kontaktit alas ja kantokyky sosiaali ja terveydenhuollossa säilyy
arvoisa puhemies yritän vielä selventää edustaja lindtman viittasi näihin liikkumisen rajoituksiin ja salin toiselta puolelta kuului huuto miksi ei tehty aiemmin minä yritän tässä nyt kiteyttää ja rautalangasta vääntää mistä on kyse kyse on siitä että me emme voi ottaa käyttöön valmiuslain pykäliä ikään kuin takataskuun valmiiksi ja sitten tarpeen mukaan niitä käyttää vaan me voimme ottaa esimerkiksi tämän sadannenkahdeksannentoista pykälän käyttöön vasta siinä vaiheessa kun kaikki muu on tehty vasta siinä vaiheessa kun se on aivan välttämätöntä ja tässäkin suhteessa sen pitää olla vielä oikeasuhtaista

että se ei ole senkaltainen että hallitus voisi ottaa ketterästi nopeasti ja helposti rajoittamistoimenpiteitä käyttöön vaan nämä ovat monen lukon takana ja eduskunta lopulta arvioi voidaanko nämä asetukset ottaa sitten lopulta käyttöön tässä tämä sadaskahdeksastoista pykälä on nyt tuotu eduskunnalle perustuslakivaliokunta sen arvioi ja sitten näemme voimmeko sen ottaa käyttöön

vakavin niin ainakin vakavimpia rauhan ajan kriisejä mitä meillä on suomessa koskaan ollut haluan tässäkin yhteydessä kiittää kaikkia eduskuntapuolueita ja ryhmiä siitä että olemme yhtenäisesti voineet tätä asiaa hoitaa väitän että eivät hallituspuolueet eivätkä myöskään oppositiopuolueet pärjää tässä tilanteessa jollemme tee töitä yhdessä paine on kova meitä kaikkia kohden ja siksi toivoisinkin että täällä ei sorruttaisi vääriä väitteitä esittämään hallituksen strategia ja suomen missään vaiheessa ollut niin sanottu laumastrategia tai laumaimmuniteetin hakeminen vaan tavoite on ollut koko ajan estää epidemian räjähtäminen ja suojata riskiryhmiä haluan sen nyt tässä vielä kirkastaa olemme ottaneet käyttöön erittäin poikkeuksellisia rajoitustoimia suomessa näin rajuja perusoikeuksien rajoituksia ei varmaan rauhan aikana ole otettu käyttöön olen saanut kritiikkiä vaikkapa ikääntyneiltä ihmisiltä että miksi näin on toimittu mutta siihen on lääketieteelliset perusteet kysyisin nyt pääministeriltä kun ryhdytään alueellisiin rajoitustoimiin miksi ne on kohdennettu uudellemaalle miksi ei vaikkapa muihin isoihin kaupunkeihin tampereeseen ouluun miksei koko maahan mikä on peruste
arvoisa puhemies tämä arvio perustuu meidän terveysviranomaistemme arvioon siitä mikä on välttämätöntä ja välttämätöntä on uudenmaan eristäminen muusta suomesta siten että liikkumista rajoitetaan uudenmaan ja muun suomen välillä tällä pyritään ennen muuta siihen että voidaan hoitaa kaikki ihmiset jotka hoitoa tarvitsevat eli voidaan varmistaa meidän tehohoidon kapasiteetti kaikkialla suomessa eli nyt uudellamaalla asuvien on syytä palata tänne ja ja jos tarvitsevat sairaalahoitoa hoidattaa itsensä uudenmaan alueella jossa etäisyydet ovat lyhyempiä ja kapasiteetti on verrattain hyvä

arvoisa puhemies helsingin terveydenhuollossa ollaan tilanteessa jossa koronapotilaita hoitavalla lääkintähenkilökunnalla ei ole riittäviä suojavarusteita he joutuvat käyttämään samaa kertakäyttömaskia minkä suoja aika on tarkoitettu vain kolmeksikymmeneksi minuutiksi koko työvuoron ajan ja nyt korostan että puhutaan koronapotilaita hoitavasta sairaanhoitohenkilökunnasta jos näitä tavaroita oikeasti on niin mistä mahtaa johtua että tämä tavara huoltovarmuusvarastoista ei ole sitten siirtynyt näille ja onko tätä tarviketta oikeasti riittävästi sitten olen myös kuullut maahantuojilta että yksityinen puoli ostaa ja tuo maahan tavaraa koko ajan mutta julkisesta puolesta ei ole oikein tietoa sain juuri juuri tiedon että yksityinen maahantuoja on tuomassa lentokonelastillisen varusteita mutta julkinen julkinen puoli ei ole osoittanut kiinnostusta ja he nyt pohtivat joutuvatko he myymään viroon tai norjaan nämä suojavarusteet koska ne ovat ilmoittaneet että ne ostavat kaiken mitä saavat arvoisa puhemies haluaisin kysyä hallitukselta kuka vastaa kriisin johtamisesta pitäisikö pääministerin alle nimittää oma kriisijohtaja miten turvataan suojavarusteiden riittävyys eturintamassa olevalle terveydenhuoltohenkilöstölle vielä kun se on mahdollista

arvoisa puhemies vastaan edustaja packalenille näiden suojavarusteiden osalta että kuten totesin jo aikaisemmin ne huoltovarmuuskeskuksen varastot on nyt avattu ja sieltä toimitetaan näitä suojavarusteita kaikille viidelle erityisvastuualueelle joista se jakelu tehdään keskitetysti minä en tietenkään voi henkilökohtaisesti tietää mihin kaikkiin toimipisteisiin tällä hetkellä näitä varusteita on toimitettu mutta nämä varusteet ovat sieltä varastoista liikkeelle lähteneet samaan aikana haluan myöskin todeta että me täydennämme näitä varastoja

on aloitettu jo kahden eri kaupallisen toimijan toimesta täällä kotimaassa ja se on tietenkin äärimmäisen hyvä uutinen että me saamme myöskin omaa tuotantoa mutta samaan aikaan on todettava että että meidän täytyy myöskin huomioida siellä alueilla näiden suojavarusteiden tarkoituksenmukainen käyttö ei ole tietenkään tarpeen käyttää näitä suojavarusteita vielä niissä hoitoyksiköissä joissa koronavirusta ei ole olemassa vaan niin että näitä varusteita käytetään tarkoituksenmukaisesti jotta ne riittävät kaikille
arvoisa puhemies valtioneuvosto johtaa totta kai tätä kokonaisuutta ja tekee linjauksia mutta meillä jokainen viranomainen toimii omien toimivaltuuksiensa puitteissa näin se on suomi on demokratia ja meillä on demokraattiset toimielimet joilla on omat tehtävänsä meillä on viranomaiset joilla on omat toimivaltuutensa ja omat tehtävänsä meillä on sairaanhoitopiireissä pandemiasuunnitelmat joita siellä noudatetaan ei pääministeri eikä pääministerin alla oleva yksittäinen henkilö voi mennä vaikkapa sinne sairaanhoitopiiriin ohjaamaan kädestä pitäen miten siellä toimitaan meidän pitää luottaa kriisitilanteissakin siihen että suomalaiset terveysviranomaiset jotka ovat alansa huippuja osaavat tehdä työnsä niin meidän sairaanhoitopiireissä kunnissa kuin vaikka meidän terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella nämä ihmiset ovat alansa huippuja

valtioneuvosto hallitus tekee linjaukset ja eduskunta omalta osaltansa ne hyväksyy tai on hyväksymättä ja sitten meidän pitää luottaa siihen että meidän viranomaiset näiden linjausten mukaan toimivat

arvoisa herra puhemies terveys totta kai ykkösenä mutta koronan oireet ovat yhteiskunnassa laajoja ja vakavia moni ennen koronaa terve yritys laskunsa maksunsa vuokransa hoitanut on nyt todella totisessa paikassa kassa on tyhjä kassavirtaa ei ole yhdeksänkymmentä luvun lamassa maastamme kaatui yli kolmekymmentätuhatta yritystä ja jälkikäteen on todettu että suurin virhe oli se että yrityksille ei pystytty osoittamaan tai ymmärretty osoittaa suoraa tukea sitä ei juurikaan silloin saatu olemme tyytyväisiä kokoomuksessa että

ministeri lintilä edellä totesi kysyisin kaksi kysymystä aika moni kysyy voisiko saada siihen vuokranmaksuun ihan puhdasta tukea kysyn oletteko pohtineet suoraa vuokratukea ja toisena voisiko arvonlisäveron palauttaa yrityksille alkuvuodelta se olisi tehokas nopea keino auttaa näitä yrityksiä yli tämän kriisin
arvoisa puhemies kiitoksia edustaja heinoselle tärkeästä kysymyksestä minä kyllä tiedän mistä on kysymys olen itsekin yrittäjäperheen tytär ja muistan hyvin minkälaista oli kasvaa sellaisessa perheessä lama ajan suomessa jossa lähipiirissä firmoja kaatui varsin monia ja paljon ja ne jäljet ovat kantaneet tähän päivään tässä maassa ja kaikki ovat varmasti sitä mieltä että sellainen tilanne ei saa toistua tämä talousisku mikä koronasta seuraa saattaa olla syvempi kuin yhdeksänkymmentä luvun lama joten kaikki se mitä vain voidaan tehdä että me nyt autamme yrityksiä tämän poikkeuksellisen tilanteen yli on aivan keskeistä olen kiitollinen valtiovarainvaliokunnalle että he hyvin nopeasti pystyivät toimimaan kun aloimme saada tietoa kuinka paljon lomautettuja on ja mitä kaikkea tapahtuu kuntien kanssa nyt käydään läpi kuinka pystytään ohjaamaan yksinyrittäjille sitä tukea kaikkiin niihin tarpeellisiin menoihin ja palveluihin se että me pystyisimme jo maksettuja alveja alkuvuodelta palauttamaan vaatii isompaa järjestelmäremonttia mutta ensi viikolla me käymme myös täällä verolainsäädännön keskustelua kuinka lykätään verojen maksua

arvoisa puhemies koronaviruksen leviämisen estämisessä on ryhdytty toimiin jotka rajaavat monella tavalla kansalaisten perusoikeuksia työttömyys on räjähtämässä ennennäkemättömiin lukemiin eri aloilla eduskunta on hyväksymässä pikavauhdilla lain ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta yksin tämä päätös aiheuttaa kymmenientuhansien työntekijöiden lomautuksen tai irtisanomisen ja ajaa tuhansia pienyrittäjiä ahdinkoon työttömyyskassat ja jo nyt ruuhkainen kela ruuhkautuvat entisestään työttömyysetuuksien ja toimeentulotuen maksuajat venyvät useiden kuukausien mittaisiksi jos mitään ei tehdä nyt tulee välittömästi luopua turhasta työttömien kiusaamisesta ja byrokratiasta ja tehdä maksupäätökset nopeasti esimerkiksi ennakkomaksumenettelyllä kysynkin asianomaiselta ministeriltä miten hallitus näissä oloissa turvaa työttömyyskassojen ja kelan häiriöttömän toiminnan ja varmistaa etuuksien nopean maksatuksen viranomaisille on annettu vahvoja valtuuksia mutta miten käy ihmisten toimeentulon
arvoisa puhemies kuten edustaja yrttiaho tässä toteaa ja hyvin kuvaa tämä tilanne on todella huolestuttava kyse on ihmisten toimeentulosta ruuasta lääkkeistä laskujen maksamisesta me teemme hallituksessa kaikkemme että me voimme varmistaa toimeentulon ihmisille myöskin tämän kriisin keskellä me olemme hallituksessa jo viime viikolla linjanneet että me valmistelemme nyt kiireesti toimenpiteitä joilla työttömyysturvan maksatusta voidaan nopeuttaa ja myöskin tätä ruuhkautumista ruuhkautumista estää on toki huomioitava että kelassa on myös muita etuuksia joiden maksatuksen pitää toimia me olemme seuranneet sosiaali ja terveysministeriössä päivittäin kelan tilannetta näiden etuuksien maksatuksen osalta vielä sitä huippua siellä ei ole näkyvissä mutta se on varmasti tulossa ja me yritämme nyt tehdä tehdä

jota hallitus on kelalle myöntämässä haluan vielä loppuun puhemies todeta että jo nykylainsäädännön nojalla

arvoisa herra puhemies hallitus on toiminut parhaansa mukaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi yksi haaste on kuitenkin maamme lentokentät ulkomailla oleskelevia oleskelevia suomalaisia on pyydetty palaamaan takaisin lentokentillä pitää olla selkeät ohjeet palaaville haluan kysyä ministeri harakalta kuinka monen suomalaisen odotetaan vielä saapuvan kotiin ulkomailta ja miten pohjoismaiden ja eu maiden kanssa sujuu koordinaatio siitä että ne ihmiset jotka vielä ovat tulossa varmasti pääsevät kotiin

ärade talman tack för ministeri haavisto ja ulkoministeriö vastaavat näistä kotiutuslennoista ja myöskin tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä jonka uskon olevan tiivistä hänhän on arvioinut julkisuudessa että joitakin tuhansia suomalaisia on vielä näillä lennoilla palaamassa sen sijaan nämä kaupalliset lennot ovat hiipumassa ja niin pitääkin oman toimivaltani osalta totean että kun nämä poikkeusolot todettiin niin välittömästi yhdeksästoista päivä maaliskuuta ryhdyimme rajoittamaan ilmailua ja kaiken ulkomailta tulevan lentoliikenteen ohjasimme vain kahdelle kentälle manner suomessa helsinkiin ja turkuun koska nämä kaksi kenttää ovat ainoat kansainvälisten sopimusten ja ilmailulain mukaiset terveystarkastuslentokentät joten edellytykset ja mahdollisuudet paluulentojen hoitamiselle ovat hyvät

arvoisa puhemies palaan vielä tähän testauskapasiteettiin tällä hetkellä tilanne pohjoisen erityisvastuualueella on se että näytteiden analyysissa tarvittavat reagenssit riittävät viiva sataanviiteenkymmeneen näytteen analysointiin päivässä tarve olisi tällä hetkellä kuusisataa viiva kahdeksansataa näytettä näytteitä sinänsä pystyttäisiin ottamaan huomattavasti enemmän mutta ketju siis katkeaa tuohon reagenssin puutteeseen se millä perusteella näitä reagensseja toimitetaan eri maihin on epäselvää selvää on että suomi ei saa niitä tarpeeksi näiden reagenssien valmistus tapahtuu pääasiassa italiassa espanjassa ja yhdysvalloissa kysyntä maailmanmarkkinoilla on on tällä hetkellä kovaa ja toimituksista kilpaillaan kansainvälisellä tasolla kysyn hallitukselta hallitukselta millä tavalla aiotte varmistaa että kaikki suomen aluelaboratoriot jatkossa saavat riittävästi näytteiden analyysissa tarvittavaa reagenssia ja myös muita tarvikkeita
arvoisa puhemies lähtökohtana on se että joka puolella suomea missä on laboratorio tätä voitaisiin tehdä kaikilla sairaanhoitopiireillä ei ole aivan samanlainen asema kapasiteetin nostamisen näkökulmasta on lisättävä näytteenottopaikkoja sujuvoittamalla sitä näytteenoton käsittelyä itsessään tekemällä kaksi ja kolmivuorotyötä ja myöskin hankkimalla uutta laitekantaa ja näitä edustajan kysymiä reagensseja tämä kaikki on tehtävä tällä hetkellä olemme pystyneet nostamaan tuon kapasiteetin kahteentuhanteensataan viiva kahteentuhanteenkahteensataan näytteeseen per päivä viime viikolla kun salissa keskusteltiin tästä asiasta lupasin että otamme tavoitteeksi kaksituhattakolmesataa me olemme hyvin lähellä nyt sitä että se on toteutumassa

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa asian käsittely alkaa tänään kahdeskymmeneskuudes kolmatta kaksituhattakaksikymmentä pidettävässä toisessa täysistunnossa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi voidaan myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja asiaan liittyvät äänestykset ovat tänään heti yleiskeskustelun päätyttyä samassa istunnossa